ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

hiljennytään kuuntelemaan

koska näytti siltä että kyse on myös muusta kuin tekniikasta

arvoisa puhemies ilmatieteen laitoksen tehtävänähän on ympäri vuorokauden tuottaa sää ja tutkimustietoa olosuhdetietoa kansalaisten yritysten maatalouden lento maa ja ilmailuliikenteen ja myös valmiusviranomaisten käyttöön kyse on siis erittäin tärkeästä viranomaistoiminnasta jossa on koko yhteiskunnan turvallisuudesta ja toimimisesta kyse huomasin että kilpailu ja ja kuluttajavirasto nosti tämän lainvalmistelun yhteydessä esille ajatuksen että osa ilmatieteen laitoksen toiminnasta pitäisi yhtiöittää mutta ministeriö on aivan oikein poiketen tämän hallituskauden muista päätöksistä tullut sille linjalle että tämä on niin tärkeä viranomaistoiminta että tätä ei tule yhtiöittää ilmatieteen laitos on aivan oikein sanonut että yhtiömuodossa se ei voisi tuottaa tätä luotettavaa tutkimustietoa kaikille kansalaisille yrityksille maataloudella ja tutkimukselle minkä se nyt pystyy tekemään toimiessaan julkisena

arvoisa rouva puhemies tässä laissahan on paljon teknisiä ja päivityksellisiä tarpeita ja valiokunta oli omassa ytimekkäässä mietinnössään ollut varsin yksimielinen niiden tarpeesta ja ne täytyy saada voimaan mutta haluaisin ehkä laajentaa keskustelua hieman siihen miten merkittävä ilmatieteen laitos on suomelle ja miten maailmanluokan huippututkimusta siinä yksikössä tehdään

aivan maailman kärjessä paitsi ilmastonmuutoksen tutkimuksessa mutta ennen kaikkea arktisen alueen tutkimuksessa ja siinä miten pystytään tekemään myös vaikkapa kaupallisia sovelluksia suomalaisen teknologian avulla me emme ole yleensä avaruusteknologiassa tai kansallisilta panostuksiltamme ehkä maailman tunnetuimpia maita olleet mutta kaikki se mitä meidän nykyaikaiset välineemme puhelimet tietotekniikassa digitaaliset palvelut käyttävät perustuu hyvin pitkälti niihin mallinnuksiin joita esimerkiksi sodankylän värriön tutkimuslaitoksella on tutkittu keskellä pientä lappilaista kylää on aivan maailmanluokan fysiikan tutkimusyksikkö johon koko ajan haetaan kansainvälisiä osaajia akateemikkoja maailman kärkeä tämä on erittäin merkittävä asia paitsi lakimuutos

keskiöön ja he ovat tehneet erittäin uraauurtavaa työtä siinä miten pystytään paitsi ilmastonmuutokseen vastaamaan mutta myös tuomaan palveluita sinne mistä ne on pit kien välimatkojen takia ehkä keskitetty uusi teknologia pystyy ne tuomaan takaisin ja ilmatieteen laitos on siinä keskeinen ja siksi

arvoisa rouva puhemies ilmatieteen laitos on kansainvälisestikin arvostettu palvelu ja tutkimuslaitos ja se tuottaa havaintoja ja tutkimustietoa julkishallinnon sektoreille elinkeinoelämälle ja kansalaisten tarpeisiin ja ennen kaikkea se on yhteiskunnan turvallisuuden kannalta hyvä jos ajatellaan esimerkiksi meidän sähköverkkoa ja muuttuvia sääolosuhteita niin tärkeää on tämä ilmatieteen laitoksen toiminta ja myös pitkällä tähtäimellä ilmastonmuutokseen varautumista koskeva tieto valiokunnassa meillä todella tuli esille myös tämä yhtiöittämisasia ja kyllä myös meillä tahtotila oli se että tällainen näin toimintaa tekevä tekevä laitos ei ole välttämättä mikään yhtiöittämisen edellytys eikä missään tapauksessa siihen tulisi mennä

kuusikymmentäkolme prosenttia nyt toiminnassa on hyödynnetty myös eu rahoitusta ja liikenne ja viestintävaliokunnassa näemme erittäin tärkeän tehtävän

rouva puhemies on mukava välillä puhua eduskunnassa sellaisesta asiasta mistä ei ehkä niin helpolla kiistaa saada eli säästä ilmatieteen laitoksella on pitkä ja maineikas historia ja itse asiassa erittäin tärkeä rooli myös tulevaisuudessa tässä edellä edustaja kulmuni nosti esille tämän arktisen osaamisen missä itse asiassa meillä on poikkeuksellisen paljon annettavaa myös tästä näkökulmasta mutta myös ennen muuta meillä on paljon voitettavaa sen takia meidän kannattaa tämäntyyppisissä hankkeissa olla mahdollisimman vahvasti mukana kuten arktisen alueen tutkimuksessa ja sen kehittämisessä ilmatieteen laitos niin kuin edellä tuotiin esille on vahvasti valtiorahoitteinen mutta sen pitää kyllä etsiä entistä vahvemmin myös yhteistyötä yksityisen puolen kanssa tässä edustaja alatalo nosti esille eun mutta meillä on myös paljon yksityistä osaamista joka on huipputeknologiassa uraauurtavaakin ja ja itse pidän tärkeänä että tätä yhteistyötä tulevaisuudessa syvennetään entisestään

arvoisa rouva puhemies itse asiassa säästä puhuminen on suomalaisen tapakulttuurin aivan keskeinen asia usein kun kaksi vierasta ihmistä tai tuttuakin tapaa niin kysytään kysytään asioita jotka liittyvät säähän tässä suhteessa ilmatieteen laitos edustaa kyllä suomessa erinomaista organisaatiotahoa joka joka tuottaa meille kaikille kansalaisille yrityksille järjestöille ihan maanpuolustusta myöten niitä palveluita mitä mitä tarvitaan siis tavallisia sääpalveluita jotka kuitenkin ovat hyvin merkityksellisiä

ilmatieteen laitokselle joka on pystynyt omaa kehitystään viemään erittäin merkittävällä tavalla eteenpäin kun valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puitteissa on myös pystytty seuraamaan ilmatieteen laitoksen kehitystä ja katsomaan myös kuinka tutkaverkosto pystytään kattamaan koko suomessa mahdollisimman kattavaksi niin se on yksi osa tätä työtä mitä luonnollisestikin kyseinen organisaatio tekee siellä on vielä tiettyjä puutteita tarvitaan täsmentämistä tarvitaan lisää tehokkuutta jotta jotta esimerkiksi kesäisin ei yksistään lomailijoiden vaan ennen kaikkea tärkeän maatalouden kannalta pystytään saamaan sitä tietodataa onko huomenna pouta vai mikä se huominen sää sitten on ettei siitä jälkikäteen tarvitse keskustella

jopa noin kuusikymmentä prosenttia tutkimus ja kehittämistoiminnasta ulkopuolista rahoitusta tämä on hyvä esimerkki siitä kuinka valtio orgaani pystyy toimimaan sekä kansainvälisessä että kansallisessa ympäristössä ympäristössä ja sitä kautta sitten saamaan myös pääomia oman toimintansa kehittämiseen meidän kaikkien

arvoisa rouva puhemies on pakko todeta edustaja kulmunille että lyhyestä virsi kaunis tässä kohtaa voi sanoa että hallitus on koettanut hyvää tehdä mutta priimaa pukkasi tällä kertaa että varmasti tämä valiokunnan lausuma on juuri siinä ytimekkyydessään asiantuntijoita kuultiin ja todettiin juuri näitä asioita mitä tässä on tuotu esille tämä kuudenkymmenen prosentin tutkimukseen ja kehittämiseen oleva ulkopuolinen rahoitus kuvaa juuri sitä osaamisen ja kansainvälisen luotettavuuden tasoa mikä ilmatieteen laitoksella on ja se mahdollistaa tästä eteenkinpäin sen että ilmatieteen laitos on näissä kehittämis ja tutkimushankkeissa varteenotettava tekijä maailman mittakaavassa sen pitkät perinteet ja se että meillä yleensäkin on tällainen laitos ovat erityisen hyvät ja kun tämä yhtiöittäminen sivuutettiin melko selkein mielipitein ei kukaan halunnut sitä erityisesti nostaa lukuun ottamatta niin pidän kyllä tätä mietintöä ja hallituksen esitystä hyvänä

arvoisa puhemies pyydän liittyä siihen joukkoon joka antaa tukensa tälle ehdotukselle valiokunnan työlle ja todeta että ilmatieteen laitos on todellakin meidän huippulaitoksiamme ja sillä on tärkeä merkitys paitsi tässä päivittäisessä säässä mistä me olemme kaikki kiinnostuneet myös sitten tieteellisen tutkimuksen kannalta suomella on mahdollisuus profiloitua arktisessa osaamisessa edelleenkin emme ole ollenkaan tehneet tällä alalla riittävästi voi sanoa että maailma katsoo meihin jo sijaintimme takia ja kysyy miten meidän osaamisemme on käytettävissä kun puhutaan koko arktisen alueen osaamisesta ja tämä voi olla yksi todella iso alue jolla voisimme tehdä enemmän hienoa hienoa on että valiokunta kokonaisuudessaan on voinut yhtyä siihen että tämä voidaan tehdä julkisena tehtävänä olen kiinnittänyt muuten huomiota erittäin kova vauhti kun se yksityistää monenmoisia palveluita sosiaali ja terveyspuolesta olemme puhuneet täällä moneen kertaan ja muitakin on tulossa on hienoa todeta että valiokunta oli yksimielinen tässä että tämä pidetään julkisena perustehtävänä ja mahdollistetaan korkea osaaminen koko suomen hyväksi ja myös toivottavasti maailman tieteen ja tutkimuksen hyväksi

puhemies minä olen myös sitä mieltä että ilmatieteen laitos on erittäin merkittävä on hyvä että valiokunta on tämän linjan ottanut ja mietintönsä tehnyt ja varmasti me kaikki tiedämme sen haasteen mikä meillä on esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja tämänkaltaisten asioiden suhteen ja tässä suhteessa meillä kuten täällä on todettu on todella mahdollisuus sitten ilmatieteen laitoksen kautta kautta tässä olla edelläkävijä ja ja saada tärkeää arvokasta dataa myös tulevaisuutta ajatellen ajatellen turvallisuustekijät kaikki tämä merkitys on iso puhemies myös minä osaltani olen tyytyväinen siihen että tässä on se linja vedetty että tämä voi olla julkista työtä huomiota kun edustaja alatalo esimerkiksi sanoi omassa puheenvuorossaan että että ilmatieteen laitos tekee niin tärkeää yhteiskunnallista työtä että katsottiin että sitä ei tule yhtiöittää tämä on tärkeä lause mutta juuri siksi minäkin olen joskus vähän päivitellyt sitä hallituksen yksityistämis ja yhtiöittämisvimmaa mikä täällä koko vaalikauden on ollut valloillaan ja siihen nähden tietenkin oli tervetullutta että koko valiokunta ja koko eduskunta yksimielisesti näkee että tämä on niin tärkeää että ei tule yhtiöittää tietenkin tässä suhteessa sitten toivoisin malttia myös monessa muussa hallituksen hankkeessa missä joskus tuntuu että koko suomi pistetään kaupan kaupan ja yhtiöitetään ja yksityistetään eli tämä hyvä näin
arvoisa

kyllä ilmatieteen laitos on niin kansallisesti kuin varsinkin myös kansainvälisesti erittäin arvostettu palvelu ja tutkimuslaitos ja näitä ilmatieteen laitoksen tuottamia palveluitahan jokainen julkisen julkisen sektorin osa hyödyntää niitä hyödyntää myös elinkeinoelämä mutta myös me kaikki kansalaiset kun katsomme että minkälaista säätä on nyt sitten tulossa

ilmatieteen laitoksella ja sen on kyllä erittäin merkittävä rooli sitä sopii arvostaa ja toivoa että pystymme turvaamaan tämän laitoksen toiminnan kokonaisuudessaan jotta se sitä vaikuttavaa työtä pystyy tekemään ilmatieteen laitoksellahan on myös suuri rooli yhteiskunnan turvallisuudessa ja siihen liittyvissä palveluissa mitä se tuottaa panin myös merkille että tässä valiokunnan ytimekkäässä mietinnössä on hyvin käyty läpi ilmatieteen laitoksen rahoitus ja kun pääosan todella siitä julkinen valta kustantaa niin ilahduttavasti se on myös saanut varsinkin tutkimustoimintaan rahoitusta ulkopuolelta ja hankkinut eu rahoitusta ja tästä varmaan moni muu julkinen laitos voisi ottaa vähän oppia millä tavalla myös euroopan unionista pystytään rahoitusta kotiuttamaan tänne

helppo yhtyä niihin huomioihin että on hienoa että tässä asiassa hallituksen yhtiöittämisvimma ei ole kuitenkaan mennyt eteenpäin vaan hallituspuolueissakin on järki voittanut että näitä toimintoja voidaan ihan julkisesti edelleen tuottaa että ihan kaikkea ei tarvitse viedä markkinoille ja

arvoisa rouva puhemies kun mietimme normaalissa keskustelussa ilmatieteen laitoksen asemaa niin usein tulee juuri tämä eteen kuten edustaja heinonen sanoi että emme saa erimielisyyttä säästä mutta ihmiset luulevat tosiaan että ilmatieteen vain mittaillaan sitä sataako huomenna vähän vai paljon täällä edellisissä puheenvuoroissa on tullut esille kuinka paljon tärkeää työtä ilmatieteen laitos tekee kävin maanpuolustuskurssin ja moni kysyi minulta että miten te siellä saitte kolme viikkoa kulumaan keskustellen asevoimista ja sanoin että maanpuolustukseen liittyy myös ilmastonmuutoksen torjuminen jonka eteen ilmatieteen laitos tekee valtavasti tutkimustyötä se on yksi aihe mistä ihmiset välillä väittelevät onko ilmastonmuutos olemassa onko onko tullut lämpenemistä mitä on tapahtunut ja mitä ne muutokset tarkoittavat silloin me tarvitsemme nimenomaan tämmöistä puolueetonta tutkimustietoa koska me voimme ikuisestikin väitellä vain eipäs juupas ja se ei ole täysin kylläkään mikään mielipidekysymys siitä olen myös iloinen että tämä säilyy julkisena toimintana ja se tuo myös uskottavuutta siihen tutkimustyöhön ja siihen pysyvyyteen ja pitkäjänteisyyteen vielä ihan kuriositeettina mainitsisin sen että jos ajatellaan liikenneturvallisuutta ilmaliikennettä tavaroiden ja ihmisten kulkemista niin on ensiarvoisen tärkeää tietää tulevia säitä lentosäitä ja muita ja myös näitä ennustetaan ihmisille ja yrityksille tiedoksi tämä on tosiaan semmoinen asia että monesti ajattelee vain että ei siellä juuri muuta tehdä mutta tämä on valtavan hyvää työtä ja suosittelen kaikille tutustumista ilmatieteen laitokseen

arvoisa puhemies ihan ensimmäisenä minun on pakko sanoa edustaja merelle ja edustaja viitaselle se että yhtiöittäminen ei tarkoita sanaa yksityistäminen ne ovat kaksi kokonaan eri asiaa elikkä siitähän tässä kokonaisuudessa nyt ei ollutkaan puhetta vaan nyt puhutaan ilmatieteen laitoksesta ja onneksi siitä me olemme kaikki yhtä aikaa ylpeitä tosiaankin aika korjata tämä laki kun se oli jo viisikymmentä vuotta vanha

vanha vielä se siitä olen koko ikäni sen viisikymmentä vuotta saanut seurata kotikylälläni sodankylässä olevaa ilmatieteen laitoksen merkittävää asemaa ja siinä olen saanut nähdä kuinka paljon on tehty tieteellistä tutkimustyötä ja kuinka paljon sillä on ympäristölle merkitystä ollut tietenkin lähiympäristölle työllistävänä vaikutuksena mutta ennen kaikkea siltä kannalta että kun siellä on tutkittu todella tieteellistä tietoa niin

työ missä vaan se korkea osaaminen on siinä tärkeintä nyt sitten täytyy sanoa kiitos tälle eduskunnalle että tähän on annettu voimavaroja meillä on siellä käytössä erilaisia tutkia ja vastaanottolaitteita että on voitu eteenpäin tehdä tätä tärkeää kansainvälistä huippututkimusta toivon mukaan me olemme jatkossakin valmiita myöskin satsaamaan tähän tärkeään tutkimukseen koska kun siellä viimeksi kävin noin kuukausi sitten niin silloin minulle esiteltiin minkälaista yhteistyötä on eri kansainvälisten satelliittien kanssa elikkä satelliittien tietoja otetaan siellä vastaan ja sitä kautta saadaan tutkittua myöskin esimerkiksi siperian maaperän tietoja mikä oli aivan mahtavaa että minulle

arvoisa puhemies tässä on tosiaan kyse ilmatieteen laitosta koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja perusasiasta ja tämä on myöskin yksi hallituksen esitys siitä että pystytään uudistamaan lainsäädäntöä tämä laki kertoo ilmatieteen laitoksen tehtävistä pääjohtajan toimivallasta ja työjärjestyksestä ja kuten edustaja maijala sanoi edellinen laki on ollut jo vuosikymmeniä voimassa ja lainsäädännön uudistustarvetta oli mitkä nyt sitten ilmatieteen laitoksen tehtävät tämän uuden lainsäädännön myötä ilmatieteen laitos tuottaa ympäri vuorokauden sää ja olosuhdetietoa sekä ennusteita niin kansalaisten elinkeinoelämän maatalouden kuin maa meri ja lentoliikenteen käyttöön sekä myöskin yhteiskunnan varautumistarpeisiin laitos tukee toiminnallaan pelastus ja meripelastustoimintaa sekä maanpuolustusta kuten äsken jo

huomannut miten ilmatieteen laitoksen tutkimus hyvin monipuolinen ja pitkäjänteinen tutkimus ja myöskin kansainvälinen tutkimus on on osaavaa huipputasoista ja myöskin kansainvälisesti arvostettua ja siinä mielessä on tärkeätä että ilmatieteen laitoksen lainsäädäntö on myöskin sillä tasolla ja ajantasainen mitä se tulee olemaan lopussa vielä haluan kiittää ilmatieteen laitoksen pääjohtajaa juhani damskia hän käy hyvin laajaa ja yhteiskunnallista ja myöskin kansainvälistä keskustelua joka on arktisen neuvoston puheenjohtajakauden aikana tärkeää meille

arvoisa rouva puhemies äskeisessä puheenvuorossani jäi kertomatta vielä se kuinka merkittävää se on tämän avoimen datan osalta eli se on käytettävissä niin että yritystoiminnalle ja erilaisille tiedon tarvitsijoille luodaan avoin mahdollisuus siinä mielessä ilmatieteen laitoksen olemassaolo tänällään onkin oikeutettua että se on hirvittävän hyvä uuden datan ja uusien innovaatioiden kehittäjä varsinkin tieliikenteen osalta tullaan jatkossa näkemään että ollaan reaaliaikaisemmassa kelien tietämisessä kun rekkoihin tulee omia aistimuksia jotka jotka sitten välittyvät ilmatieteen laitoksen kautta myös liikenneturvallisuutta edistävänä

arvoisa rouva puhemies täällä on käyty ansiokasta keskustelua ilmatieteen laitoksen merkityksestä ja pidän sitä itsekin myös tärkeänä haluan kertoa kuitenkin hieman tarinanomaisesti kuinka on tultu tähän perustehtävään mistä ilmatieteen laitos aikanaan on lähtenyt liikkeelle sehän on lähtenyt liikkeelle tuolta inkkareitten ja poppamiesten aikakaudesta kun on havainnoitu kuinka sää muuttuu

tulossa poppamies sanoi että hän on päivän aikana tässä havainnoinut ympärillä olevaa ilmaa puut eivät riitä menkäähän keräämään lisää puita inkkarit viettivät viikon metsässä ja keräsivät puita ja tulivat leiriin takaisin poppamies siinä viikon aikana pohti että no itse asiassa hänen havainnointinsa eivät välttämättä ole kovin tarkkoja mutta kuitenkin aika luotettavia inkkarit kysyivät jälleen riittävätkö puut poppamies sanoi että ei riitä että kuukausi varmaan pitää kerätä puita siinä kuukauden aikana poppamies teki tarkkaa havainnointia minkälainen ilma on ja miten se mahdollisesti muuttuu ja tuli siihen tulokseen että ei hän ole tosiaan varma siitä minkälainen talvi on tulossa niin tuli naapurin leiristä toinen poppamies ja kysyi poppamieheltä mitä mieltä olet minkälainen talvi on tulossa ja poppamies sanoi hän oikein tiedä mutta hän on seurannut inkkareitten liikettä ja he keräävät valtavan määrän puita että ilmeisesti on tulossa kova talvi tähän samaan havainnointiin minun mielestäni aikanaan ilmatieteen laitoksen tarpeellisuus perustui että havainnoidaan ympärillä oleva muutos ja reagoidaan siihen ja valmistaudutaan ja kerrotaan ihmisille että varautukaa mahdollisesti kylmään

arvoisa puhemies ilmatieteen laitos tekee loistavaa merkittävää työtä ja palvelee koko yhteiskuntaa laajasti myös sitä pientä ihmistä pakkasen tavoin menen vähän historiaan mutta en ihan noin pitkälle itse olen maalaistalon tytär ja ja siellä kasvanut ja muistan että luvulla isäni soitti suoraan ilmatieteen laitokselle kun silloin ei ollut nettejä ja sai sieltä vastauksen nimittäin kun sitä juurikasvia viljeltiin ja muun muassa kurkkua oli tärkeä tietää tuleeko se halla pitääkö mennä sadettamaan mikä on tilanne tänä päivänä kun mennään kaksituhatta luvulle sama talo on olemassa veljenpoika pitää siellä tilaa ja ja on ylämaankarjaa mutta siellä on karjurock niminen niminen suuri festivaali heinäkuussa ja nyt taas tämä tätönen elikkä minä olen sitten kaksi viikkoa ennen karjurockia tosi tiiviisti siellä ilmatieteen laitoksen sivuilla ja ja katson onko tulossa sadetta mikä tilanne on ja silloin on hyvä varautua

mitä ilmatieteen laitos tekee että on ihan hienoa myös todeta täällä että tutkimukseen panostetaan ja asia on mitä parhain kiitos

arvoisa puhemies on ollut kyllä niin hyvähenkinen keskustelu että voisi melkein todeta että on ollut kuin aurinkoinen poutapäivä tämä keskustelu tärkeän ilmatieteen laitoksen ympärillä moni kollega täällä on viitannut yhtiöittämiseen jolle tielle ei nyt lähdetty ja pitänyt sitä erittäin hyvänä ratkaisuna minusta on tärkeätä kuitenkin nähdä että useampikin lausunnonantaja esimerkiksi elinkeinoelämän keskusliitto ja ja mtk esitti tämän lain valmisteluvaiheessa

arvoisa puhemies minusta on erittäin tärkeätä myös kiinnittää huomiota siihen seikkaan minkä takia sekä lain valmisteleva viranomainen liikenne ja viestintäministeriö että myös valiokunnan yksimielinen kannanotto lähtevät siitä että yhtiöittämiseen ei pidä lähteä se oli juuri se seikka että nähtiin että yhtiöittämisen yhteydessä ei kyettäisi toimimaan viranomaistehtävässä riittävän turvallisesti ja että ei kyettäisi riippumattomasti jakamaan mahdollisimman laajalle sitä riippumatonta tutkimustietoa jota ilmatieteen laitos meille kaikille tuottaa tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä opetus kun ylipäätään meillä on yhteiskunnassa paljon virastojen mullistuksia menossa että muistamme sen että viranomaistehtävien hoitamisessa tarvitaan laajaa julkista sektoria arvoisa puhemies jos puhemies sallii niin kun täällä on jo poppamies ja karjurock

tämän poikkisäätieteellisen keskustelun yhteydessä heitettiin näkökulmaa yhtiöittämisestä ja suorastaan vimmasta yhtiöittää että suomea laitetaan myyntiin arvoisa puhemies tilannehan on todellakin se että tämän hallituksen aikana suomen taloutta on pystytty parantamaan nostamaan hyvin monella tapaa totta kai kansainvälinen kehitys vaikuttaa mutta myös kansallisia toimenpiteitä on tehty ei suomea myydä päinvastoin suomalaiset myyvät entistä enemmän tuotteitaan ei esimerkiksi nordean tulo suomeen ole mikään sattuma suomen talouspolitiikan vakauteen niin työmarkkinoihinkin kuin myös hallituksen politiikkaan luotetaan tämä on kyllä iso asia joka meidän kannattaa hyvin helppo täällä eduskunnassa heittää vaikkapa että suomea pannaan myyntiin haluan nyt tämän todeta ihan vaikka lehteriyleisön korville kuultavaksi että ei suomea myydä minnekään mutta toivottavasti suomalaisten tuotteita voidaan myydä entistä enemmän viennin vetäminenhän on meille kaikille tärkeä jotta me pystymme hoitamaan tärkeät sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ja pitämään maan pystyssä muutoinkin tässä suhteessa on kyllä pakko vain todeta että se on ilmeisesti niin että kun riittävän kauan hokee jotakin niin siihen loppujen lopuksi alkaa uskoa itsekin

arvoisa puhemies kiitos haluaisin nyt tähän edelliseen vain todeta että tietenkin on hyvin tervetullutta että nyt sieltä päähallituspuolueen suunnalta todetaan että suomea ei todellakaan pistetä myyntikuntoon mutta kyllä ne teot teot ja puheet ovat valitettavasti tällä kaudella kovin markkinahenkisiä olleet ei tarvitse kuin viitata tähän kuuluisaan soteen jossa väen vängällä meinattiin ajaa pakkoyhtiöittämiset läpi ja kaikki tämä ja kyllähän kansalaiset ovat olleet varsin huolissaan ja ihmeissäänkin välillä siitä linjasta kun milloin ollaan teitä yksityistämässä ja ja milloin mitäkin myymässä kyllä oli helppo tehdä tietyssä vaiheessa johtopäätös valitettavasti politiikka vaikutti siltä että suomea pistetään myyntikuntoon mutta puhemies haluan sanoa positiivisesti ja myönteisesti tähän loppuun on mielestäni hyvä että täällä ollaan nyt yksimielisesti todettu esimerkiksi tämän tehtävän tärkeys ja se että sen on syytä olla julkisella pohjalla yhtiöittämiseen ei lähdetty ja on hyvä ja edistyksellistä että olemme siitä kaikki samaa mieltä eikä hallituskaan nyt tällä kertaa siihen sitten